Arvoisa puhemies, äänestin tuota luetteloa vastaan, koska se sisältää useita hankkeita, jotka perustuvat fossiilisiin energialähteisiin.

Se ei voi olla minkään siirtymäajan pituus. Me emme voi luoda uutta energiainfrastruktuuria, joka perustuu fossiilisiin polttoaineisiin. Se on täysin vastoin Pariisin sopimusta ja täysin vastoin niitä julkilausuttuja ilmastotavoitteita, joita tämä parlamentti on itsellensä ja komissiolle asettanut. Kun nämä hankkeet nyt siirtyvät jatkokäsittelyyn, toivon, että komissio jatkokäsittelyssä tarkastelee näitä hankkeita pitäen mielessään sen, että tämä parlamentti on julistanut ilmastohätätilan, tämä parlamentti on sitoutunut noudattamaan Pariisin sopimusta ja tämä parlamentti on sitoutunut hiilineutraaliin Eurooppaan. Sen takia tästä listasta on poimittava pois ne hankkeet, jotka ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa.